Arvoisa puhemies, ehdotetun uudistuksen tavoitteet ovat kaikki hyvin kannatettavia. Kannatan kaikkia niitä tavoitteita, joita tässäkin keskustelussa uudistuksen kannattajat ovat esittäneet. Silti suhtaudun epäillen ylikansallisiin listoihin. Pienen jäsenvaltion kansalaisen näkökulmasta uudistus näyttää suurten jäsenvaltioiden vaikutusvallan kasvattamiselta entisestään. Jos ylikansalliset listat ovat avoimia, eli äänestäjät voivat vapaasti valita ketä sieltä äänestävät, silloin käytännössä vain suurimpien jäsenvaltioiden ehdokkailla on mahdollisuus tulla valituiksi. Jos taas Eurooppa puolueet asettavat ehdokkaat järjestykseen, myös jokaisessa puolueessa suurimpien jäsenvaltioiden jäsenillä on suurimmat vaikutusmahdollisuudet ja tämä kertautuu puolueesta puolueeseen.